Kuolemantuomiot aloitettaneen uudestaan pelkästään Japanin oikeusministerin ilmoituksella ja laajempaa kansalaiskeskustelua asiasta ei edes ajatella käydä.

Euroopan ulkosuhdehallinnon sekä komission tulee käyttää kaikki mahdolliset poliittisen dialogin ja diplomatian keinot kuolemantuomioiden täytäntöönpanon pysäyttämiseksi Japanissa.